Arvoisa puhemies, kiitoksia paljon ymmärryksestä. On valitettavaa, että tästä ympäristövaikutusten arviointilainsäädännöstä ei tullut tehokkaampaa julkisen tiedonsaannin ja ennen kaikkea biodiversiteettivaikutusten ja laajempien ekosysteemivaikutusten osalta. Nimittäin jos haluamme parempaa ja ekotehokkaampaa taloutta ja parempaa resurssitehokkuutta, meidän on toimittava viisaasti. Meidän on silloin ympäristövaikutusten arvioinnissa ennen hankkeita, ja varsinkin sellaisia jotka käyttävät laajasti maaperää, niin kuin kaivoshankkeet, otettava huomioon ekosysteemipalvelut, biodiversideetti ja laaja ympäristövaikutus. Vain siten voimme rakentaa kestävää taloutta. Kuitenkin tämä on myönteinen askel eteenpäin verrattuna nykytilaan, joten toivon, että vielä parannuksia saadaan silloin kun mennään neuvottelemaan neuvoston kanssa tästä eteenpäin.